Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti haluaa tukea Egyptin kansan askelia kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä sen oikeusvaltiokehitystä. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että nyt niin sanotun siirtymäajan aikana kansainvälisellä yhteisöllä on täydellinen nollatoleranssi ihmis ja perusoikeuksien rikkomuksia kohtaan. Haluamme erityisesti tässä päätöslauselmassa vedota sotilashallinnon pidättämän blogistin Alaa Abd El Fatahin puolesta, jonka tapaus on monien muiden tapaan käsitelty sotilastuomioistuimessa. Tuo tapahtumaketju käynnistyi rauhallisessa mielenosoituksessa Masperossa koptikristittyjen uskonnonvapauden puolesta ja johti armeijan väliintuloon ja 25 kristityn surmaamiseen ja satojen haavoittumiseen sekä Abd El Fatahin syytteeseen sotilastuomioistuimessa. Siviilejä kohtaan nostetut oikeusjutut tulee ensinnäkin käsitellä siviilioikeudessa ja toisekseen mielipidevangit on välittömästi vapautettava. Vetoamme Egyptin nykyhallintoon, että kaikkien perusoikeuksia tulee kunnioittaa.